toiseen käsittelyyn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 keskustelu asiasta päättyi kuudestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riitta myller katja taimelan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään lisäksi keskustelussa on hanna halmeenpää olli poika parviaisen kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen riitta myller katja taimelan kannattamana lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

on äänestettävä lakiehdotuksen

lopuksi on päätettävä

lausumaehdotuksista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö seitsemän yleiskeskustelu asiasta päättyi viidestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että yhdeksäs pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa herra puhemies esitän että

arvoisa puhemies
tarkoitukseni oli äänestää ei merkitään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

ehdotan että yhden luvun ensimmäisen pykälän ensimmäinen momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti

ehdotan että yhden luvun viidennestä

luvun kahdeksannen pykälän ensimmäinen momentti hyväksytään vastalauseen

merkitään tiedoksi

viiden luvun toisen pykälän ensimmäinen momentti hyväksytään vastalauseen

arvoisa puhemies esitän että kuuden luvun toisen pykälän toinen momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti

puhemies esitän että kahdenkymmenenkolmen luvun kuudes pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti

puhemies esitän että kahdeksannen pykälän ensimmäinen momentti muutetaan vastalauseen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksi

pyydän pyydän että silloin kun on poistumishaluja niin tehdään se hiljaisella äänellä

arvoisat edustajat täällä on istunto meneillään ja edustaja heinäluoma pöntössä

jos ei nyt tule hiljaista niin ei millään kyllä sitten arvoisa puhemies käsittelyssä on siis hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattaviisitoista ja tämä on tärkeä osa eduskunnan jälkikäteisvalvontaa hallituksen toimintaan nähden se on myös tärkeä paikka katsoa mitä hallitus on tehnyt eduskunnan eri yhteyksissä ottamien kannanottojen lausumien perusteella ja onko eduskunnan tahtoa hallituksen toiminnassa noudatettu tällä kertaa on useita asioita joita tarkastusvaliokunta on käynyt erikseen lävitse sen että se on saanut asiantuntijavaliokuntien lausunnot käyttöönsä näitä ovat ensinnäkin vuosikertomuksen kehittäminen siinä on tapahtunut eduskunnan esittämän mielipiteen mukaista kehitystä harmaa talous on käyty erikseen lävitse millä tavalla harmaan talouden vastaiset toimet ovat edistyneet valiokunta on päättänyt ottaa myös tämän kansainvälisen veronkierron yhdeksi erityisselvityksen kohteeksi jota jatketaan ensi syksynä ja tästähän meillä oli eri valiokuntien yhteinen julkinen kuuleminen toukokuussa valiokunta odottaa että hallitus antaa tämän vuoden loppuun mennessä selvityksen siitä mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt tiedonvaihdon parantamiseksi parantamiseksi viranomaisten välillä juuri harmaan talouden ongelmien poistamiseksi ict asiat ovat myös olleet tänäkin vuonna erityisselvityksen kohteena havainto tässä on että paljon tapahtuu mutta hallituksen vuosikertomuksesta ei käy ilmi se olennainen eli se mitä tuloksia näissä tietohankkeissa on saatu aikaan tai miten nämä kustannukset ovat kehittyneet suhteessa saatuihin hyötyihin joten odotamme että tässä suhteessa hallitus tulee ensi vuonna palaamaan asiaan

tuolla tulostavoitteiden asetannalla aikoinaan on tähdätty sitten tämä johti siihen havaintoon että meillä syntyy riski tämmöisestä yleisemmästä osaoptimoinnista eli kukin taho on se sitten yliopisto tai tulli tai poliisi tai syyttäjä tai oikeuslaitos tekee omasta yksittäisestä intressistään asioihin liittyviä päätöksiä tähän joukkoon voi tietysti lisätä myös sitten vaikkapa postin ja monta muutakin yhtiötä tai tai vanhaa liikelaitosta nämä päätökset voivat olla tämän tahon oman intressin ja annettujen tehtävien mukaisia mutta sitten kun katsotaan yhteiskunnan kokonaistase mitkä loppujen lopuksi ovat yhteiskunnan ja julkisen vallan kokonaiskustannukset voidaan huomata että se minkä ensin piti olla säästöä saattaakin olla lisää menoa ja aikaisempien investointien muuttumista hyödyttömiksi tähän liittyen tässä yliopistorahan jaossa huomattiin että savonlinnan opettajakoulutus on sinällänsä erittäin kustannustehokasta ja näin on tältä puolelta hyvin hoidettua mutta yliopiston sisäisessä rahanjaossa korostuvat erityisesti tutkimukseen tohtorituotantoon ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät kriteerit ei se kuinka tehokkaasti ja kuinka hyvin yliopisto kouluttaa opettajia ammattiinsa näin ollen valiokunta päätyi ehdottamaan että olisi tarve pohtia pitäisikö yliopistojen rahanjakokriteereitä tältä osin kehittää että huomioisivat erilaisen koulutuksen tämähän on huomioitu nyt jo muun muassa sotakorkeakoulun osalta että siinä tiede on vähän semmoisessa roolissa kuin kuin tämä ammattiin valmistava osuus tämä vaatii siis varmaan eduskunnassakin sivistysvaliokunnan osalta pohdiskelua joka on se varsinainen asiantuntijavaliokunta sitten huomattiin että yliopistojen kohdalta hallituksen tai valtioneuvoston koordinaatioryhmä alueellistamisen koordinaatioryhmä ei käsittele tällaisia muutos tai tai lakkautuspäätöksiä joten valtiolla ei koskaan oikeastaan arvioida sitä onko yhteiskunnan kokonais intressin mukaista lopettaa vaikkapa tässä opettajakoulutus savonlinnassa vaikka se aiheuttaa huomattavia kiinteistöjen tyhjällejäämisongelmia ja sillä saattaa olla iso vaikutus koko aluetalouteen

sitten tämä johti isompaan havaintoon että voi olla että meillä syntyy savonlinnan tapaisten kaupunkiseutujen kehityksessä huomattavia pulmia sen takia että kun kukin osaviranomainen tekee tämän oman päätöksensä niin nämä kaikki säästöt leikkaukset ja lakkautukset voivat kohdistua pitkälti samoille paikkakunnille yliopistot tuomioistuinlaitos sitten poliisi syyttäjäviranomaiset ja listaa voi jatkaa aika pitkään tältä pohjalta valiokunta päätyi esittämään että eduskunta ottaisi kannanoton jossa velvoitettaisiin hallitusta paneutumaan kaupunkiseutujen kehityksen ongelmiin ja tekemään tämä arvio joko erillisselvityksenä tai yleisemmän selvityksen osana koskien suomalaisen aluekehityksen tulevaisuutta se olisi vahva kannanotto ja tässä jäätäisiin odottamaan hallitukselta toimia vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä

ensin kiitos tarkastusvaliokunnalle ja ja edustaja heinäluomalle hyvästä työstä puutun siihen asiaan jossa hän puhui tästä osaoptimoinnista joka nyt liittyy tähän savonlinna kysymykseen mutta myöskin kaupunkiseutujen kehitykseen itse olen miettinyt sitä kun viime syksynä hyväksyttiin kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle kaksituhattakolmekymmentä on monia eri sektorien tavoitteita joita pitäisi miettiä holistisesti ja kokonaisuutena en tiedä oikeastaan kuka hallituksessa ja kuka täällä eduskunnassa miettisi tätä kokonaisuutta meillä on aikanaan tehty tulevaisuusvaliokunta ehkä joitain näitä tarpeita varten mutta mielestäni olisi aika puhua siitä siihen liittyvät energiatuotannon kehittämiskysymykset siihen liittyvät muut jotka ovat kaikki kestävän kehityksen teemojen mukana mutta myöskin kaupunkiseutujen kestävä kehitys kiitos edustaja heinäluomalle tämän asian esille ottamisesta ja ja mielestäni vaikkapa tässä kestävän kehityksen kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiston puitteissa pitäisi joskus miettiä tätä isoa kokonaiskuvaa kiitos
täällä vastauspuheenvuoroja ovat pyytäneet edustajat ala nissilä järvinen lauslahti puumala kiuru viitanen feldt ranta ja taavitsainen ei ole gustafssonin nimeä ei ole painanut hänen nappinsa ei näy täällä edustaja ala nissilä vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies tässä edustaja heinäluoma hyvin selvitti valiokunnan mietintöä erityisesti tätä osaoptimointiin liittyvää korkeakoulukysymystä todellakin sen verran täydennän suomessahan on seutukaupunkeja viisikymmentä seutukuntia vähän enemmän ja tämä on yksi ilmiö nyt kun kaupungistuminen on megatrendi siis väen muuttaminen suuriin asutuskeskuksiin erityisesti pääkaupunkiseudulle nämä ratkaisut voivat vaikuttaa seudullisesti hyvinkin aluekehitystä vahingoittavalla tavalla kun samaan seutukuntaan sattuu ehkä päällekkäin vielä valtion ratkaisuja ja toisaalta yleinen muutos väestökato siinä mielessä tämä ponsi jonka valiokunta teki mielestäni on on todella paikallaan ja toivotaan että hallitus tekee

puhemies varmasti kokonaisvaltaista tarkastelua tarvitaan alueiden osalta ja samaan aikaan myös sitä kokonaisvaltaista tarkastelua otetaan vaikka tiede tutkimus ja ja opetus miltä osin päästään niihin tarpeellisiin laadukkaisiin lopputuloksiin tietenkin tässä on ongelma että mistä suunnasta suunnasta katsotaan ja mitkä ne kriteerit ovat mutta varmasti näihinkin löytyy omat ratkaisut ja tänä päivänä kun eletään myöskin digitaalisessa maailmassa yhä enemmän niin myöskin tämmöiset verkostomaiset toimintamallit ovat entistä enemmän mahdollisia ja ne tuovat myöskin ratkaisuja todennäköisesti

herra puhemies hyvää työtä on valiokunta tehnyt minäkin kyllä haluan tässä huolta tästä savonlinnan opettajakoulutuksen lakkauttamisesta ja on hyvin tärkeää että koko valiokunta on tähän kiinnittänyt huomiota ja esittää muun muassa tämänkaltaisten tapausten jatkon kannalta tätä kaupunkiseutujen selvittämistä kokonaisaluetaloudellisesti tämähän on kammottavaa esimerkiksi savonlinnan tapauksessa aluetaloudelle ostovoimasta häviää kolmekymmentä miljoonaa menee työpaikkoja ja kenties opiskelija asuntosäätiö konkurssiin sillä tavalla tämä on ollut kyllä kovin lyhytnäköistä että hallitus on antanut tapahtua ylipäätään niin että tämä savonlinnan opettajakoulutus nyt sitten ajetaan alas kiitos tässä jukka gustafssonille

valitettavasti hyvin alkuun päässeen debatin viimeinen puheenvuoro on pakko myöntää edustaja

tähänastisesta hyvin rakentavasta palautteesta valiokunnan mietintöhän oli yksimielinen ja se mielestäni näkyy myös tähän saakka lausutussa on hyvä että tämä koetaan yhteiseksi huoleksi ja haetaan yhdessä ratkaisuja pidän perusteltuna että jatkaisimme keskustelua vielä ensi viikolla jolloin voitaisiin käydä tarkemmin lävitse

arvoisat edustajat huomasin aika monen teistä toivovan vielä vastauspuheenvuoroa meidän pelisääntömme ovat kuitenkin sellaiset että tämä istunto päättyy puoli kahdelta koska suuri valiokunta alkaa täsmälleen samaan aikaan elikkä vielä kertaalleen

asian käsittely ja istunto keskeytetään ja istuntoa jatketaan suuren valiokunnan jälkeen kello viisitoista pöydällepanoa varten